Arvoisa puhemies, Schengenin sopimus takaa yhden näkyvimmistä Euroopan unionin vapauksista henkilöiden vapaan liikkumisen. Se onkin yksi Euroopan integraation onnistuneimpia aikaansaannoksia, ja me kaikki pääsemme nauttimaan sen hedelmistä matkustaessamme. Sovittujen sääntöjen muuttamisessa on kyse paljon laajemmasta haasteesta kuin vain muutaman tuhannen siirtolaisen aiheuttamasta muuttovirrasta Euroopan eteläisistä naapurimaista. Kyse on tärkeästä periaatteesta Euroopan integraatiokehityksen ei tule ottaa askelia taaksepäin. Tulevia mullistuksia on vaikea ennustaa, mutta Välimeren eteläisten naapurimaiden kansalaiset tarvitsevat tukeamme siirtymisessä kohti demokraattisempaa yhteiskuntaa.